lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies esittelen kelan valtuutettujen toimintakertomuksen vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista kelahan on eduskunnan alainen ja valvonnassa oleva itsenäinen sosiaaliturvalaitos jolla on oma oma talous ja hallinto tuota valvontaa hoitavat kaksitoista valtuutettua ja tämä vuosittain lain mukaan annettava kertomus on merkittävä osa koko kelan toiminnan valvontaa nostan seuraavassa esille olennaisia lukuja jotka kuvaavat kelan toimintaa toimintakertomuksen vuodelta ja ihan aluksi totean että kelan sosiaaliturvan etuusmenot olivat kertomusvuonna lähes viisitoista miljardia euroa kelan valtuutetut ovat seuranneet kelan toimintamenojen kasvua ja ja ovat pitäneet tärkeänä että toimintamenot kokonaiskuluista pysyisivät alle kolmen kolmen prosentin ja ja näin on ollut monta vuotta nyt on kolme yksi prosenttia tuo tuo numero eli jotakuinkin tavoitteessa ollaan pysytty kelan henkilöstömäärä on on lisääntynyt kertomusvuonna merkittävästi eli eli noin viidelläsadallaneljälläkymmenellä henkilöllä elikkä kelan henkilöstöä on jo pitkälle päälle seitsemäntuhatta suuri syy tähän henkilöstömäärän nousuun on perustoimeentulotuen siirtyminen kelan hoidettavaksi kertomusvuonna valtuutetut ovat tarkkaan seuranneet kelan henkilöstön työhyvinvoinnin tunnuslukuja ja pidämme hyvänä että nuo tunnusluvut ovat kääntyneet pienen notkahduksen jälkeen kasvuun edellisenä kertomusvuonnahan takana oli suuri organisaatiomuutos koko kelan kokonaisuudessa kelalaisista noin kahdeksankymmentäseitsemän prosenttia oli sitä mieltä että hyvä työpaikka erityisesti eduskunnan sosiaali ja terveysvaliokunta on seurannut kelan henkilöstön sairauspoissaoloprosenttia ja ja se pieneni hieman edellisestä totean tässä että valtuutetut pitävät tärkeänä että kela on esimerkillinen työnantaja kelan toimintaedellytysten turvaaminen on tärkeää ihan jokaiselle suomalaiselle koskettavathan kelan maksamat etuudet ja kelan toiminta jotakuinkin jokaisen suomalaisen arkea perustoimeentulotuen kela siirto vaikutti monella tavalla kelan toimintaan ja ja myöskin asiointimäärät kasvoivat kaikissa palvelukanavissa etenkin vuoden alussa jolloin sekä kelan toimistoissa että kelan puhelinpalveluissa oli mittavaa ruuhkaa ja jonot olivat pitkiä jonot ylittivät lakisääteisen määrän

odottaa valtuutetut seurasivat asiaa tarkkaan ja ja voin sanoa että kelan hallitus tarttui toimeen nopeasti ja ja lupa lisärekrytointiin kelan johdolle annettiin ja ja asiakaspalveluun saatiin alkukeväästä heti lisää resursseja myöskin kelan henkilöstön osaaminen uudesta etuudesta kasvoi minkä seurauksena tilanne rauhoittui mutta kuvaavaa on se että kelaan saapuneiden puheluiden määrä nousi tuommoisesta kahdesta pilkku viidestä miljoonasta neljään miljoonaan kertomusvuonna kela on digitalisaation vahva edistäjä ja ja kun paljon on puhuttu palveluista ja digitalisaatiosta niin on on ilo ilo todeta että kertomusvuonna kävijämäärät kelan avoimessa verkkopalvelussa kasvoivat neljäänkymmeneen miljoonaan eli oli kymmenen miljoonaa kävijää enemmän ja kelaan tulleista hakemuksista kuusikymmentäkuusi prosenttia tehtiin verkossa ja se mikä tietenkin on tärkeää kelan valtuutettujen tehtävä on seurata että palvelut ovat saavutettavissa koko maassa yhdenvertaisesti kertomusvuoden aikana pohjois suomessa otettiin käyttöön kahdeksantoista virtu pistettä joissa asiakkaat voivat hoitaa kela kela asioita etäpalveluna mutta on aivan selvää että kaikki kansalaiset eivät voi käyttää verkkopalveluita se ei ole myöskään tarkoitus ja erityinen haaste kansaneläkelaitokselle on on kehittää sellaisia palveluita että ne varmasti saavuttavat jokaisen henkilökohtainen ajanvarauspalvelu ja puhelinpalvelu ovat ovat saatavilla ja myöskin kelan palveluverkko jota eduskunta ja kansanedustajat ovat tarkkaan seuranneet ja josta he ovat lausuneet on edelleen hyvin kattava satakahdeksankymmentäkaksi toimistoa ja yhteispalvelu ja palvelupisteitä on

valtuutetut seuraavat tarkkaan asiakastyytyväisyyttä ja asteikolla nolla kymmeneen se on

heikoimpana osa alueena on kelassa asioinnin helppous ja tiedonsaannin riittävyys valtuutetut pitävät pitävät välttämättömänä että asiakastyytyväisyyskyselyiden pohjalta kelan toimintaa kehitetään ja asiakasraadit ovat toiminnassa jotta sitä kautta tieto tulee suomalaisten siis kaikkien kelan asiakkaiden näkemyksistä ja palveluita voidaan kehittää asiakaslähtöisesti ja niin että ne ovat esteettömiä kaiken ikäisille kaikille palvelun käyttäjille arvoisa puhemies erityisen tarkkaan valtuutetut seuraavat kelan toiminnan lainmukaisuutta ja sitä että etuudet maksetaan lainmukaisesti kelassa on myöskin asetettu läpimenoajat eli tavoitteet siitä miten ihmiset saavat etuudet kertomusvuonna nuo ajat saavutettiin lukuun ottamatta perustoimeentulotukea mutta esitän tässä huoleni siitä että perustoimeentulotuki on niin erityyppinen etuus kuin mitä kelassa on ollut ja se edelleen aiheuttaa haastetta ja on on riskinä että se osaltaan hidastaa hidastaa muiden etuuksien maksatusta tätä on tarkkaan seurattava kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten on on saatava kelan maksamat etuudet ajoissa ilman viivytystä perustoimeentulotuki siirtyi tosiaan kansaneläkelaitokselle kertomusvuonna ja kun jo alkuvuodesta kävi ilmi että lakisääteinen vaade seitsemän työpäivän käsittelyajasta ylittyy valtuutetut kokoontuivat viikoittain ja edellyttivät kelan johdolta ripeästi toimia jotta lainmukaiseen aikamäärään päästäisiin ja ja kun tuohon päästiin pidimme välttämättömänä myöskin sitä että kelassa tehtiin tarkastus siitä mitkä toimet johtivat siihen ettei onnistuttu tuossa perustoimeentulotuen siirrossa kelassa tehdyn sisäisen tarkastuksen tarkastusraportin kuultuamme me valtuutetut totesimme että on perusteltua pyytää myöskin ulkopuolinen arviointi perustoimeentulotuen siirrosta sen ulkopuolisen arvioinnin tuloksissa tuli esille myöskin asioita mitä sisäisessä tarkastuksessa ei tullut esille siinä todettiin kuten kertomuksessa lukee esimerkiksi puutteita kelan riskienhallinnassa ja myöskin puutteita projektijohtamisessa ja puutteita siinä miten tieto kulkee sieltä projektitasolta ylimpään johtoon ja pääjohtajalle asti edellytimme että kelan hallitus katsoo toimenpiteet joilla näitä asioita kelassa korjataan ja ja nyt tätä työtä kansaneläkelaitoksessa tehdään arvoisa puhemies nostan esille huoleni siitä että kun kelan rooli on muuttunut aikojen alusta kansaneläkkeen maksatuslaitoksesta jotakuinkin jokaista suomalaista koskettavaksi toimijaksi ei lainsäädäntö ole kulkenut mukana eli kelaa koskeva lainsäädäntö on on jäänyt jälkeen kun aloitin valtuutettujen puheenjohtajana me linjasimme että kelan sisällä on arvioitava lainsäädäntömuutostarpeet me valtuutetut käsittelimme asiaa yhdessä ja ja toimitimme sitten tuon pykälämuutosvaadelistan sosiaali ja terveysministeriöön ja se on vieläkin siellä tässä totean sen että kiritän että hallitus toisi nuo välttämättömät lainsäädäntömuutokset liittyen kansaneläkelaitokseen viipymättä eduskunnan käsiteltäväksi siellä on paljon asioita esimerkiksi se että kelassa pitäisi päteä yleiset valtionhallinnon periaatteet niin että esimerkiksi johtajisto valittaisiin määräaikaiseksi nythän sitä ei voi tehdä koska näin lainsäädännössä ei ole kelan organisaatiota on uudistettu esimerkiksi aluehallinto on lakkautettu mutta edelleen lainsäädännössä on tuo edellytys eli tämä tilanne että laki ei vastaa todellista tilannetta on korjattava tuo lakiesitys lakiesitys saadaan eduskuntaan ja tuo lainsäädännön uudistus on välttämätön myöskin sen takia että kansaneläkelaitosta voidaan kehittää tämän lisäksi valtuutetut totesivat totesivat että että on suuremmankin arvioinnin paikka tällä hetkellähän kelan etuudet rahoitetaan kahdeksankymmentä prosenttisesti valtion budjetista mutta esimerkiksi valtiontalouden tarkastusvirasto ei ulotu kansaneläkelaitokseen totesimme että on tärkeää arvioida kelan hallintoa toimivaltasuhteita kelan valvonnan riittävyyttä ja koko tätä kokonaisuutta siksi me olemme asettaneet selvitystyöryhmän sen asettaminen ei ollut enää tänä kertomusvuonna mutta sanon sen sen takia että syyskuun lopussa tuo selvitystyöryhmä antaa raporttinsa pidän perusteltuna että perustetaan parlamentaarinen työryhmä joka sitten yhdessä arvioi kokonaisuudessaan tätä kela kela kokonaisuutta kiitän kansaneläkelaitoksen henkilöstöä venymisestä eli toimintavuosi on on ollut haastava ihan lopuksi arvoisa puhemies totean että pidän tärkeänä että sen lisäksi että sosiaali ja terveysvaliokunta antaa mietintönsä tästä kertomuksesta tämä lähetettäisiin tarkastusvaliokuntaan niin että laajempi joukko arvioisi kelan kelan toimintaa kertomusvuonna kaksituhattaseitsemäntoista
tehdään sillä tavalla että kun täällä on nyt pitkään odotettu puheenvuoroja niin aloitetaan puheenvuoroilla ja kun me tiedämme jo nyt aika loppuu niin tehdään sillä tavalla että otetaan kaksi puheenvuoroa heinonen ja keränen käyttävät puheenvuorot sen jälkeen lyhyt debatti ja räsänen aloittaa repatin

arvoisa rouva puhemies tämä oli hyvä ajatus kannatan sitä vahvasti valtuutettujen puheenjohtaja edustaja sarkomaa esitteli hyvällä tavalla tämän laajan kokonaisuuden itse haluan nostaa esille ennen muuta kela fi sivujen käytön merkittävän kasvun vielä vuonna kaksituhattakaksitoista sivuilla oli alle kaksikymmentä miljoonaa käyntikertaa ja nyt kertomusvuonna kaksituhattaseitsemäntoista on yli neljäkymmentä miljoonaa eli muutamassa vuodessa sähköisten palveluiden käyttö on yli tuplaantunut silloin tärkeäksi nousee se että nämä sivut ovat käyttäjäystävälliset mutta myös verkkoesteettömät kelalla on poikkeuksellisen paljon sellaisia käyttäjiä jotka tarvitsevat esteettömät verkkopalvelutkin ja ollut tässä ihan hyvä suunnannäyttäjä arvoisa puhemies kertomusvuonna kaksituhattaseitsemäntoista kela taksit toimivat vielä hyvin mutta tänä vuonna tilanne on ollut toisenlainen kela taksit kilpailutettiin tässä viime kesänä ja

jokaisessa maakunnassa kela takseille tuli oma palveluntarjoaja meille kansanedustajille on tullut paljon palautetta tästä asiasta vaikka asia kuuluu siis kelalle on paljon sitä ettei ole päässyt tilaamaan kela taksia että autoa on saanut odottaa kohtuuttoman kauan ja vielä hyvin usein autoa ei ole tullut lainkaan siirtymäkauden ongelmat ovat aina tietysti jollain tavalla hyväksyttävissä mutta kyllä nämä kela taksien ongelmat ovat olleet kohtuuttoman suuria ja ja on on ollut hyvä että myös kelan valtuutettujen puheenjohtaja sarkomaa on tähän puuttunut puuttunut aktiivisesti heti silloin kun näitä näitä ongelmia on tullut kysyisinkin nyt kun edustaja sarkomaa on paikalla onko

arvoisa rouva puhemies valtuutettujen puheenjohtaja sarkomaa esitteli tämän tämän kertomuksen varsin hyvin otan vain muutamia asioita nyt tässä esille kelan valtuutettujen tehtävänähän on valvoa kelan toimintaa valtuutetut pystyvät tekemään myöskin esityksiä kelaa taikka sosiaaliturvalainsäädäntöä koskevista esityksistä ja kehittämisestä valtuutettujen ei pidä puuttua eikä valtuutettujen tehtävä ole puuttua kelan operatiiviseen toimintaan kela tekee itsenäisesti päätökset kelalla on ulkoinen hallitus joka koostuu hallitusammattilaisista ja sidosryhmistä

operatiiviset päätökset valvontaa kelan valtuutetut suorittavat pääasiassa yleiskokouksissaan mutta myöskin tutustumalla kelan erilaisiin toimintoihin ja erilaisiin toimipisteisiin kokouksissa käydään läpi kelan toimintaa ajankohtaisia asioita etuusjärjestelmiä ja rahoitusta ynnä muuta arvoisa puhemies otan esille vain pari asiaa kun edustaja sarkomaa esitteli asian varsin hyvin kuluvana tarkasteluvuonna kaksituhattaseitsemäntoista alkuvuodesta kelan valtuutetut seurasivat erittäin tarkasti perustoimeentulotuen siirtämistä kelalle ja sitä miten se onnistui ongelmat saatiin onneksi kohtuullisen nopeasti kesään mennessä ratkaistuksi myöskin sote ja erityisesti soten ict asiat ovat olleet valtuutettujen keskustelujen kohteena kuten edustaja sarkomaa sanookin valtuutetut keskustelivat myöskin kelan kehittämisestä ja se johti siihen että tämän vuoden puolella asetettiin selvitystyöryhmä arvoisa puhemies se taksiasia käsitellään sitten ensi vuonna seuraavan kertomuksen yhteydessä käsittelyssä oleva valtuutettujen kertomus sisältää runsaasti kelan toimintakertomustietoja tilinpäätöstietoja ja sellaista tilastotietoa joka on meille kaikille hyödyksi se kertomus kannattaa lukea
ja sitten mennään rapsakkaan debattiin sillä tavalla että jää vielä jonkin aikaa jos ministeri haluaa vastata niin puheenvuoro myös hänelle ja puolelta sitten lopetetaan

puhemies nämä edustaja sarkomaan esittämät uudistukset ovat todella tarpeellisia ja kannustan todellakin niissä ripeästi etenemään mutta kiinnitän huomiota siihen että käsittelemme nyt kelan valtuutettujen toimintakertomusta näitä valtuutettuja on kaksitoista ja niiden joukossa ei ole vasemmistoliitolla eikä kristillisdemokraateilla edustajaa kun kela on eduskunnan alainen laitos ja kansalaiset ottavat erilaisissa asioissa esimerkiksi vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tuossa perustoimeentulotukea koskevassa asiassa yhteyttä sitten edustajiin kun kuvittelevat että edustajat pystyvät niitä asioita ratkaisemaan kun kerran valvovat kansaneläkelaitosta niin esimerkiksi kristillisdemokraateilla tai vasemmistoliitolla ei ole ollut omaa edustajaa siellä valtuutettujen joukossa emmekä me voi hallitukselta kysellä emmekä kirjallisia kysymyksiä jättää koska taas ministeriökään ei siitä vastaa tähän mielestäni täytyisi todellakin saada korjaus jotta se valvonta olisi todellista arvoisa puhemies sen vielä totean että mielestäni nämä eduskunnan käsittelyt myös siihen nähden että tämä on eduskunnan valvonnassa oleva laitos jäävät liian köykäisiksi eli mielestäni näille tulisi kyllä jollain lailla vielä arvokkaampi paikka jatkossa varata

arvoisa puhemies kansaneläkelaitos kela on eduskunnan alainen laitos valtuutetuilla on keskeinen merkittävä tehtävä valvojana niin kuin laissa lukee tästä johdantona sitä valtaa ja voimaa joka valtuutetuilla on sietää pohtia ja sietää kysyä onko sitä oikeasti ja aidosti kela toimii hämmästyttävänkin hyvin siihen nähden että kelan päätökset koskettavat jokaista suomalaista ennemmin tai myöhemmin tavalla tai toisella ne massat käsittelymäärissä ovat sitä kokoluokkaa että ongelmista huolimatta kelaa voi minulle jäi hieman epäselväksi puhuiko valtuutettujen puheenjohtaja kansanedustaja sarkomaa puheenvuoronsa loppupuolella omissa nimissään vai valtuutettujen nimissä kun pohdiskelitte ääneen sitä pitäisikö esimerkiksi tälle valvontajärjestelmälle ja ylipäätänsä tälle hallinnolle tehdä jotakin nimittäin olemme tilanteessa missä esimerkiksi eduskunnan kyselytunnilla ministeri voisi vastata kaikkiin niihin kelaa koskeviin kysymyksiin että vastuu on kelalla tilanteessa jossa täällä rummutetaan ministerin vastuuta siitä kun taksi ei kulje tai lääkekorvaukset viipyvät tälle pitää tehdä jotain

arvoisa puhemies vuosi kaksituhattaseitsemäntoista oli todellakin kelalle poikkeuksellisen vaikea toimeentulotuen siirto ei sujunut ilman ongelmia ja siksi onkin tärkeää että kelan valtuusto teki asiasta erillisen selvityksen on todettava että kelasta on tullut merkittävä kilpailuttaja olemme myöskin viime vuoden aikana kuulleet esimerkiksi kuntoutuksen osalta surullisiakin tarinoita kilpailutuksen seurauksista koen että jatkossa kelan valtuutettujen on saatava selvitystä paremmin myös kelan kilpailutuksista viimeisimpänä

kela kyytien välityskeskuksia ja lopputuloksen me tiedämme eilen kuulimme ministeri berneriltä että hän syytti kelaa siitä mitä tapahtuu tällä hetkellä kela kyytien osalta ministeri mattila onko todella niin että kela ei etukäteen varoittanut millaiseen sotkuun joudutaan jos aikataulu lakimuutokselle on se mikä se nyt on

arvoisa rouva puhemies edustaja sari sarkomaa nostitte kaikki ne asiat esille mitkä olin kirjoittanut omaan puheeseeni ja niin myös edustaja niilo keränen tuumailitte sieltä samat asiat elikkä elikkä keskityn nyt sitten kysymään siitä mitä on tällä hetkellä tapahtunut en mene enää sinne historiaan ja havaittuihin ongelmiin vaan näihin kela kyyteihin ja siihen millä tavalla vuoden päästä todellakin sitä kertomusta sitten luemme millä tavalla te nyt puututte siihen että että olisi ne hissitaksit puhelinjonot loppuisivat soittaja pääsisi puhelimessa läpi tilaamaan sitä taksia ja sitten myös siihen että taksikyydit olisi mahdollista ottaa sille taksinkuljettajalle elikkä ei ole sitä ota tai jätä ajatusta sitten kysyn tästä että johtajisto määräaikaiseksi onko siellä poliittisia virkanimityksiä ja ja onko vielä hyvävelikerhoja kun te olette tämmöisen asiantuntijatyöryhmän perustanut valvontaa asemaa ja ja toimivaltasuhteita selvittämään niin onko se hyvä että johtajisto olisi määräaikainen vai eikö se ole hyvä mitä mieltä ministeri olette että minkä takia tähän tulisi mennä
vielä kaksi vastauspuheenvuoroa ennen ministerin vastausta tässä vaiheessa edustajat zyskowicz ja mustajärvi
arvoisa rouva puhemies ei todellakaan mennyt kuin strömsössä tämä toimeentulotuen kela siirto ja kelan aloittaminen siinä asiassa onneksi kelan valtuutetut tarmokkaan puheenjohtajansa edustaja sarkomaan johdolla ottivat erittäin vakavasti tämän hankalan tilanteen ja pyrkivät kaikin tavoin edistämään sitä että toimeentulotuen maksatus kelasta toimisi asianmukaisesti ajallaan on sietämätön tilanne että itse asiassa kaikkein köyhimmät ihmiset joiden kohdalla toimeentulotuki tulee kyseeseen joutuivat yli asetettujen aikaraamien jonottamaan tätä heille kuuluvaa tukea

puhemies kaksi asiaa nytten kun vastuuministerikin on paikan päällä ensinnäkin se että kuinka kela voi tehdä lain yhdenkään pykälän muuttumatta hyvin rajuja uusia toimeentulotukipäätöksiä vuodenvaihteessa tuli ilmi tapaus jossa etävanhempi etäisä piti kolmea alaikäistä lastaan kahtena pidempänä viikonloppuna perjantaista maanantaihin asti luonaan jolloin kela teki sellaisen päätöksen että vuodenvaihteesta eteenpäin tämä isä saa niiltä viikonlopuilta toimeentulotukea alta sata euroa vähemmän kuin aiemmin mikään laki ei ole muuttunut vaan kela teki omatoimisesti tällaisen päätöksen eli rappaa ei

niiden kokonaiskoordinaatioon täytyy jollakin olla lopullinen vastuu minuun otti länsirajalta taksimies yhteyttä ja sanoi että hänellä on useampi tuhat euroa maksussa eikä tiedä koska ne saa ja hän oli odottanut jo kaksi kuukautta näitä rahoja samaten ei asiakkaan omavastuun kertymistä kyetä seuraamaan ja kyytijärjestelyt eivät toimi

kela siirron ajan ministeriöstä sitä on koko ajan seurattu ja siitä on mahdollista kyllä saada myös kelalta tietoa totean kuitenkin näin että toimeentulotuen näkökulmasta asia kuuluu peruspalveluministerille ja tämä kela siirto on varmasti ministeriössä tarkassa seurannassa kelan hallintokulut kuuluvat sitten sosiaali ja terveysministerin puolelle ja myöskin tätä sitten budjetin näkökulmasta seurataan tähän hallintoon liittyen mitä valtuutettujen puheenjohtaja totesi kiitoksia esittelypuheenvuorosta tästä toimintakertomuksesta vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista kyllä olen myös samaa mieltä mikään hallinto voi jäädä paikoilleen ei ole mikään kiveen hakattua aika muuttuu ja hallinnon on myös muututtava ajassa yksin se ei ole minun päätettävissäni minkälainen selvitys hallinnosta tehdään mutta pidän sinänsä kyllä kannatettavana sitä ajatusta että tarkastusvaliokunta tästä myös lausuisi osaltaan ja myöskin tätä selvitystyötä on tehty ymmärrän kyllä että taksikyydit puhuttavat juuri nyt paljon enkä usko että kukaan ei kela ei suomalainen virkamies ei hallitus eikä kukaan on ajatellut sitä että tässä oltaisiin haluttu mitään sotkua kaaosta saada aikaiseksi näin ei minun mielestäni kyllä voi olla mutta katson sosiaali ja terveysministeriön näkökulmasta asiaa kyllä me sen huolen aikanaan esitimme ja alun perin myöskin sosiaali ja olisi pitänyt ehkä viisaampana säilyttää aiempi kela taksijärjestelmä sellaisenaan liikennepalvelulain voimaantulosta huolimatta yksi iso kysymys liittyy sote uudistukseen ja siihen missä aikataulussa uudistuksia ja kelan kehittämistä viedään eteenpäin onhan toki selvää että jos teemme valtavan sosiaali ja terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen reformin yhdessä maakuntauudistuksen kanssa kela merkittävänä toimijana on myös siinä pidettävä rinnalla ja ne muutokset on mielestäni tehtävä niin että ne kulkevat mukana tämän ison uudistuksen kanssa
haluaako kelan valtuutettujen puheenjohtaja vielä minuutin mittaisen loppupuheenvuoron käyttää tässä istunnossa
puheenjohtaja totean näistä kela takseista että kela maksaa korvaukset ja on kilpailuttanut nämä taksit kelan johdon vastuulla on katsoa että myöskin ne välityskeskukset pitävät sen sopimuksensa ja ja tätä on tarkkaan katsottava saamani tiedon mukaan yhdeksänkymmentäkahdeksan prosenttia kyydeistä nyt toimii olen erittäin pahoillani siitä että tämä ei ole sujunut ja meidän valtuutettujen on myöskin arvioitava selvitämmekö tämän kilpailutuksen oliko kilpailutuksessa jotakin joka olisi voitu tehdä paremmin kilpailuvirasto sitä jo selvittää sen tiedon saimme eilen kyselytunnilla myöskin on katsottava onko tarpeen tehdä lainsäädäntömuutoksia tämä keskustelu osoittaa sen että kelan valvontaan ja ohjaukseen liittyviä säännöksiä on arvioitava on katsottava miten kelan valvonta toimii ja kannatan sitä että jatkossa olisi kaikista eduskuntaryhmistä myöskin kansanedustajat mutta toivon että saamme sen parlamentaarisen työryhmän ja ja yhdessä voimme tätä kokonaisuutta katsoa ja totean vielä että toivon

käsittely ja keskustelu tässä yhteydessä keskeytetään